on niin olennaisen tärkeä. Mitä monimutkaisemmaksi ruokajärjestelmämme käyvät ja mitä enemmän tietoa meillä on ruokaan vaikuttavista osasista, kuten hormonihäiriköistä, eri kemikaalien kulkeutumismekanismeista tai vaikkapa nanomuoveista, sitä enemmän tarvitsemme monialaista tutkimusta, sen julkistamista ja yleistä arviota siitä, mitä voimme pitää turvallisena ja terveellisenä ruokana. Siihen tämä lainsäädäntö tähtää ja siihen itse asiassa aika rujolla tavalla tämä glyfosaattitapaus ajoi Euroopan unionin niin neuvoston, parlamentin, kuin komission omalta osaltaan kun tiedot uusista arvioista, jotka olivat täysin ristiriitaisia kansainvälisen terveysjärjestön arvioiden kanssa, jäivät siltä erää salaisiksi. Nyt tämä asia on kunnossa. Seuraavat askeleet liittyvät siihen, miten EFSA velvoitetaan käyttämään varovaisuusperiaatetta nykyistä paremmin ruokariskejä arvioidessa ja tutkimuksia tilatessa.